Arvoisa puhemies, kasvava eurooppalainen trendi on tälle hetkellä oikeistopopulismi, jonka keskeisin aines on EU vastaisuus. Mistä tämä EU vastaisuus nyt kumpuaa? Se kumpuaa siitä, että sosiaalinen Eurooppa on jäämässä markkina Euroopan jalkoihin. Kaikissa komission esityksissä tänä päivänä hyökätään joko palkka tai eläkejärjestelmää vastaan. Koetaan, että palkkajoustoista olisi jonkinlainen apu. Ei ole apua, siitä päinvastoin seurauksena on deflaatio.

On tärkeää huomata, että eläkeiät nousevat, jos työelämää kehitetään, mutta eläkeikiä ei pystytä nostamaan ylhäältä lainsäädännöllä.